hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat tässä esityksessä siis ehdotetaan lääkekorvausjärjestelmän määräaikaisen käytön jatkamista myös tuleville vuosille tämä uudistushan tuli voimaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ja tämän tarkoituksena oli hallitusti käyttöönottaa uusia lääkkeitä ja mahdollistaa uusien lääkkeiden saatavuus niitä tarvitseville meillä suomessa erilaisista

kärsiviä ihmisiä on yli miljoona tai ehkä enemmänkin ja siitepölyallergioihin on saatu viime vuosina myös suuhun annettavaa siedätyshoitoa mutta miljoonasta siitepölyongelmista kärsivästä kärsivästä ainoastaan noin seitsemäntuhatta on saanut tätä siedätyshoitoa hoidon itse asiassa pitäisi olla huomattavasti yleisempää koska sillä hoidetaan nimenomaan taudin syytä eikä pelkästään oireita kaksituhattaviisitoista tuli käyttöön uudenlaisia koivuallergian siedätyshoitoja eli perinteisten pistosten sijaan koivun allergeeneille on siedätetty myös kielen alle tiputettavan liuoksen avulla myös oma lapseni on ollut mukana tämäntyyppisessä siedätyshoidossa ja voin sanoa kokemuksesta että se on on ollut hyvin inhimillistä helppoa ja myös erittäin tuloksekasta tämä siedätyshoito kestää kolme vuotta puoli vuotta joka ilta kielen alle laitetaan tätä siedätysainetta ja jälleen puoli vuotta ollaan ilman sitten jälleen olisi tarkoitus puoli vuotta siedättää ja vielä kolmantena vuonna puoli vuotta siedättää tällä tavalla siis saataisiin monen lapsen ja myös aikuisen kohdalla siitepölyongelmaa huomattavasti helpottumaan olen itse tässä isänä myös oppinut sen että monet allergeenit ovat lapseni puhuu jotenkin ristiin allergoivia eli koivuallergia näkyy sitten allergiana vaikkapa kissoihin tai hevosiin tai mitä kaikkea nyt sitten onkaan en ihan niin hyvin tätä tunne kuin oma lapseni tuntee mutta jotain olen tästä kuitenkin oppinut sen olen myös oppinut että moni lapsi pelkää pistoksia nyt meillä on suomessa tulossa tilanne että nämä käynnissäkin olevat siedätyshoidot ovat päättymässä tulokset ovat olleet hyviä sivuvaikutukset ovat olleet lieviä suomessa hoito on ollut mahdollista fimean eli lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen erityisluvalla myös allergologi professori erkka valovirta ilmaisi huolestuneisuutensa siitä että meillä tämä poikkeuslupa on nyt päättymässä esimerkiksi hän alan yhtenä parhaana asiantuntijana olisi toivonut että fimealta olisi löytynyt ainakin siirtymäaikaa sillä kokemukset ovat olleet erittäin hyviä syy tähän että jo käynnissä olevat hoidot ollaan suomessa keskeyttämässä on se että nyt on kauppaan tullut kaksi myyntiluvallista lääkevalmistetta joissa on injektioneste ja kielenalustabletti uusi kielenalustabletti ei kuulu kuitenkaan vielä kelan korvauksen piiriin ja se mikä tässä asiassa huolestuttavampaa on on se että tämän tabletin käytön alaikäraja on kuitenkin kahdeksantoista vuotta

jotka nyt ovat esimerkiksi tämän kolmevuotisen hoidon ensimmäisessä vaiheessa tai toisessa vaiheessa ja ovat saavuttaneet hyviä tuloksia hoidot nyt loppuvat onhan tämä nyt kerta kaikkiaan järjetöntä pistossiedätyshoito vie nimittäin nimittäin myös terveydenhuollon resursseja merkittävästi sillä hoitoja annetaan pistoksena alussa viikoittain eikä muuten yleensä kotikunnassa vaan isommissa keskuskaupungeissa ja alle viisitoista vuotiaalla pitää olla aina saattaja mukana ja hoidot tapahtuvat työpäivien aikana aivan järjetöntä että aikuiset joutuvat ottamaan työstä vapaapäiviä viikoittain sen takia että heidän lastensa siedätyshoito ei enää jatkossa tämän helpon iltaisin otettavan nesteen kautta onnistuisi liuoshoidon aloittaneille pitäisi minun mielestäni kyllä löytää ratkaisu viedä kolmivuotinen hoito loppuun asti itse olen sitä mieltä että kun ongelmia ei ole ilmennyt niin uusiakin hoitoja voisi aloittaa mutta se on kertakaikkisen typerää että me keskeytämme hoidot siinä vaiheessa kun ensimmäisiä tuloksia on saatu aikaiseksi

arvoisa

miten voisimme tehdä tästä maailman parhaasta maasta vieläkin lapsi ja perheystävällisemmän täällä eduskunnassa on useamman edustajan rintapielessä viime viikkoina ollut tällainen helmenvalkea nauha se on keuhkosyöpänauha jonka tausta on aika koskettava te lapset voitte myöskin tarkkailla huomaatteko jonkun muun edustajan rintapielessä tällaisen tai jonkin jonkin muun nauhan tai merkin tämän keuhkosyöpänauhan suunnittelija maria kertoo tällä tavalla olin neljäkymmentäkolme vuotias saadessani keuhkosyöpädiagnoosin diagnoosi viivästyi usealla vuodella koska lääkärit eivät uskoneet nuorella ja tupakoimattomalla tupakoimattomalla naisella voivan keuhkosyöpä hengitysoireiden aiheuttajana syöpäni oli myöhäisen diagnoosin vuoksi ehtinyt jo kasvaa ja levitä mikä tarkoittaa sitä ettei minulle ole parantavaa hoitoa keuhkosyöpä on tappavimpia syöpiä ja siihen voi sairastua periaatteessa kuka tahansa meistä nauhaa jakava suomen syöpäpotilaat ry kertoo että suomi on jäänyt keuhkosyövän hoitotuloksissa jälkeen muista pohjoismaista yhdistyksen mukaan yhtenä syynä tähän on muun muassa uusien lääkkeiden käyttöönoton hitaus arvoisa puhemies keskustan kanta on se että päätökset tulee tehdä aina ihmisen ja ihmisyyden näkökulmasta olipa lääkettä vaativa sairaus mikä tahansa potilaan kansalaisen kannalta olennaista on että hänellä on mahdollisuudet saada tarvitsemansa lääke turvallisesti ja nopeasti sen vuoksi kaikki lääkkeiden saatavuutta parantavat toimet ovat enemmän kuin tervetulleita lääkkeiden saatavuudessa on kyse laajasta kokonaisuudesta yhtenä myönteisenä toimena on tämä hallituksen esitys jossa lääkkeiden ehdollista korvattavuutta jatketaan sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä toteamme että hallituksen esityksen mukaan ehdollinen korvattavuus on mahdollistanut uusien lääkkeiden nopeamman ja hallitun käyttöönoton tämä todettiin myös valiokunnan kuulemisessa jossa tuotiin esille että potilasjärjestöillä on myönteisiä kokemuksia ehdollisen korvattavuuden tuomista hyödyistä lääkkeiden käyttäjille valiokunta pitää lakiehdotusta tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana valiokunta tuo esille myös että kokemukset mallin toimivuudesta ovat rajallisia koska malli on ollut käytössä käytössä vasta kaksi vuotta valiokunta pitää tärkeänä että kokeilun aikana ehdollisen korvattavuuden mallin toimivuutta ja sen vaikutuksia arvioidaan huolellisesti niin lääkkeiden käyttäjien lääkekorvausjärjestelmän kuin lääkealan toimijoidenkin näkökulmasta

arvoisa herra puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnassa on ollut tämä hallituksen esitys käsittelyssä ja tässä esityksessä ehdotetaan että lääkkeiden ehdollista korvattavuutta koskevaa sääntelyä jatketaan muutettuna vuoden kaksituhattakaksikymmentäviisi loppuun saakka ehdollisen korvattavuuden toimintamallissa lääkkeiden hintalautakunta voi hyväksyä korvattavuuden ja tukkuhinnan ehdollisena myyntiluvalliselle lääkevalmisteelle jos sen käytön laajuudesta terveyshyödyistä tai kustannusvaikuttavuudesta on vielä rajallisesti tietoa tämä lakiesitys mahdollistaa sen että lääkkeiden käyttäjät hyötyvät ehdollisen korvattavuuden menettelyn jatkamisesta sillä se mahdollistaa joidenkin uusien lääkkeiden saamisen hoitovaihtoehtojen piiriin ehdollisen korvattavuuden menettely on mahdollistanut muutamien kymmenien uusien lääkehoitojen aiempaa nopeamman käyttöönoton suomessa millä on on ollut suuri merkitys niitä lääkkeitä tarvitsevien potilaiden kannalta meillä on paljon erilaisia sairauksia joiden lääkehoito voi olla hyvin kallista puhumme harvinaisista sairauksista puhumme syöpähoidoista ja erityisesti uuden ajan syöpälääkkeistä sen takia on erittäin tärkeää että myös nämä uudet lääkkeet joilla saadaan helpotusta ja joilla on vaikuttavuutta muun muassa syöpähoitoihin tulevat markkinoille siinä mielessä lakiesitys on merkittävä juurikin näiden potilaiden kannalta on hyvä asia että tutkijat jatkavat työtään ja saamme uusia syöpälääkkeitä markkinoille ja potilaiden käyttöön hinnat ovat niin kohtuuttomia että on hyvä että lääkkeiden hinnat ovat käyttäjille samat

arvoisa herra puhemies minusta tässä edellä käytetyt kolme puheenvuoroa edustajakollegoiden taholta ovat kuvanneet hyvin mistä tässä on kysymys ja itse asiassa minulla ei siihen ole lisättävää on hyvä hyvä että jatketaan tätä käytäntöä pyysin varsinaisesti puheenvuoron kuultuani edustaja heinosen sinänsä hyvää tarkoittavan puheenvuoron enkä halunnut vastauspuheenvuoroa pyytää vaan tässä varsinaisen puheenvuoron käyttää koska se ongelma josta edustaja heinonen kertoi on suoraa seurausta siitä että edellisen hallituksen aikana leikattiin lääkekorvauksia merkittävästi ja toki se sitten heijastuu hyvin moniin erillisiin yksittäisiin asioihin avasin tuossa kansaneläkelaitoksen tilastollisen vuosikirjan aikasarjan vuodesta kaksituhatta lähtien joka vuosi vuoteen kaksituhattakuusitoista saakka parannettiin lääkekorvauksia toisin sanoen tuli enemmän lääkkeitä korvausjärjestelmän piiriin mutta käänne tapahtui vuosien kaksituhattakuusitoista ja välissä jolloin suomessa leikattiin lääkekorvauksia ja totta kai se on heijastunut sitten lääkkeiden käyttäjien elämässä monella eri tavalla muun muassa sillä tavalla kuin edustaja heinonen äsken kuvasi

arvoisa herra puhemies lääkekorvausjärjestelmän tarkoituksenahan on varmistaa että potilaat saavat tarpeellisen lääkehoidon kohtuullisin kustannuksin ja sen takia on todellakin tärkeää että tästä järjestelmästä pidetään huolta jotta korvattavien valmisteiden hintasääntely ja lääkekorvausjärjestelmä kokonaisuutena toimisivat tarkoitetulla tavalla nämä ehdotetut muutokset ovat tarpeellisia tässähän on todellakin tarkoitus että että tätä määräaikaisesti käytössä olevaa ehdollista korvattavuutta koskevaa sääntelyä jatketaan edelleen vielä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi saakka tämän sääntelyn pohjalta on tehty kolmekymmentäkolme ehdollista korvattavuutta koskevaa päätöstä jotka koskevat pääasiassa syöpälääkkeitä mutta siellä on myös muitakin esimerkiksi hermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja immuunivasteen muuntajia eli monen potilaan kannalta todellakin tärkeitä kysymyksiä vaikkakin tämä ehdotettu muutos ei sinänsä vaikuta potilaiden asemaan koska potilaat eivät tähänkään asti ole saaneet korvausta valmisteista joista peritty tukkuhinta on ollut vahvistettua vahvistettua tukkuhintaa suurempi tämä asia jonka edustaja heinonen otti puheessaan esiin on kyllä ja ajattelen myös että tämä tulee hoitaa vaikka se ei aivan suoranaisesti tähän tähän sääntelyyn liity sitten totean että itsekin kyllä suren sitä että viime kaudella tehtiin näitä lääkekorvauksiin liittyviä leikkauksia mielestäni nyt olisi todella tarpeen että hallitus toisi lääkekorvausjärjestelmään liittyviä esityksiä meille ripeään tahtiin ja nostan esimerkiksi diabeteslääkkeet

ainakaan vielä hallituksen ministereiltä saanut vastausta siihen aiotaanko tämä ongelma korjata ainakin viime vaalikaudella vielä yhdessä silloisen opposition kanssa tätä vaadimme toivon että te hallituspuolueiden edustajat nyt kiritätte että saadaan myös nämä nämä muutokset aikaan

arvoisa herra puhemies en nyt oikein ymmärrä miten se voi olla edellisen hallituksen syy kun edellisen hallituksen aikana edustaja linden tämä hoito on toiminut tämä hoito on toiminut ja lapsilla on ollut mahdollisuus saada ilman pistoksia siitepölyn siedätyshoitoa ei kyllä ainakaan julkisuudessa olleissa fimealta saaduissa tiedoissa kerrota tämäntyyppistä syytä sille vaan vaan he kertovat että suomessa hoito on ollut mahdollista fimean eli lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen erityisluvalla tämän ranskalaisen staloral lääkkeen osalta ja ja jos se sitten on edellisen hallituksen syy että tämän hallituksen aikana tämän lääkkeen käyttömahdollisuudet loppuvat niin silloin tietysti vastuullinen

arvoisa herra puhemies edustaja linden mainitsitte lääkekorvauksista leikkaamisen kyllä minun mielestäni se tie on käyty nyt loppuun lääkekorvauksista ei tule leikata päinvastoin omavastuiden omavastuiden poistaminen on osunut kipeimmin juurikin pienituloisiin työttömiin eläkeläisiin lääkkeet ovat merkittävä kuluerä juurikin heille perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on huomioitu tämä asia olemme sitä mieltä että että tämä on ollut kohtuutonta ja tällä tiellä emme voi jatkaa ja me esitämmekin että tämä viidenkymmenen euron omavastuu poistetaan eli haluamme helpottaa niitä ihmisiä jotka joutuvat valitsemaan lääkkeen tai ruuan välillä että hakevatko lääkkeen vai menevätkö leipäjonoon hakemaan leivän vai millä tavalla rahat saadaan riittämään samalla tavalla myös diabeteslääkkeiden korvausluokan palauttaminen näistä asioista on tullut valtavasti myös palautetta meille kansanedustajille tuolla kentällä ihmisiä kohdatessa eli eli täytyy kuunnella mitä ihmisillä on asiaa ja toimia myös täällä eduskunnassa parhaamme mukaan jotta voimme helpottaa ihmisten arkea

arvoisa herra puhemies hyviä puheenvuoroja ja hyviä huomioita toki en tässä halua ruveta syyttelemään edellistä hallitusta sen kummemmin mutta täytyy sanoa että meillä rupeaa kohta lanka loppumaan kun parsimme edellisen hallituksen sukkia joihinka on poljettu reikiä nyt onneksi ollaan huomioitu tämä kehitys voi sanoa että kelan osaltahan tehdään nytkin koko ajan tarkastelua mitä tapahtui kakkosluokan

diabeteksen osalta kun meillä lääkekorvauksia alennettiin mitä on tapahtunut no selvää tällä hetkellä ei ole vielä vaikuttiko se dramaattisesti siihen suuntaan että

lähdettiin pistosten puolelta hakemaan tai olisiko se ykköstyypin diabeteksen hoito sitten noussut mutta nyt on näissä alustavissa selvityksissä tietoni mukaan kuitenkin osoittautunut on siirrytty eli eli haetaan enemmän sitten kuntien sosiaaliturvan perusturvan kautta siitä syystä maksusitoumuksia niin että että lääkinnällinen hoito toisen tyypin diabetekseen on lisännyt sitä eli se on leikannut todellisuudessa sitä kuinka raha riittää minun mielestäni edustaja juvonen sen hyvin kuvasi että nyt on oikea aika reagoida niin että me emme kavenna ihmisten leipää sillä että jonkun sairauden osalta meillä korvaustaso laskee niin että ihmisen arkea leikataan niin että me jo asetamme ihmisiä sille tasolle että he joutuvat valitsemaan leivän tai lääkityksen silloin täytyy sanoa että valtiovalta tekisi erittäin kylmiä arvovaltapäätöksiä ja nyt on aika lähteä muuttamaan emme ihmisten inhimillistä arkea voi tehdä sellaiseksi niin kuin hallituksen linja on kyllä meidän pitää huolehtia siitä jos se sitten kirpaisee taloudellisesti niin inhimillisyyden pitää kuitenkin olla ensiarvoisen tärkeää sen että me olemme niitten ihmisten tukena joittenka arkeen suoranaisesti kaikki vaikuttaa siinä mielessä pidän tätä kyllä hyvänä hyvänä muutoksena tässä on reagoitu oikeaan asiaan ja viimeistään nyt on ollut se oikea aika ja siinä mielessä hallitus on tehnyt oikein siinä mielessä me olemme edustaja heinosen kanssa samaa mieltä että lopputulema on kuitenkin oikea ja sen edustaja heinosen hyvän ja perusteellisen näkemyksen kannalla olen minäkin

arvoisa herra puhemies edustaja myllykosken puheenvuoron perusteella kolme pointtia ensinnäkin sanoitte että pitää ajatella ihmisten toimeentuloa ja korostaa ja korottaa sitä vaikka se kirpaisisikin taloudellisesti haluan kuitenkin muistuttaa että kaikki hyvät asiat sosiaaliset tulonsiirrot terveyspalvelut koulutus varhaiskasvatus kaikki hyvät asiat rahoitetaan viime kädessä työnteolla ja yrittäjyydellä siis kaikki rahoitetaan viime kädessä työnteolla ja yrittäjyydellä verotuksella niitä ei rahoiteta verotus on vain keino jolla osa työnteon ja yrittäjyyden hedelmistä voidaan ja tuleekin käyttää yhteiseksi hyväksi esimerkiksi sosiaalisiin tulonsiirtoihin ja sote palveluihin näin ollen tämmöinen ajattelu että

on mielestäni huonosti perusteltua koska viime kädessä kaikki nämä hyvät asiat rahoitetaan työnteolla ja ja yrittäjyydellä toinen pointti edustaja myllykoski arvosteli edellisen hallituksen tekemiä ratkaisuja ja ja sanoi että rupeaa lanka loppumaan kun parsitaan niitä aukkoja tai reikiä mitä edellinen hallitus aikaansai no edellinen hallitus aikaansai sen että noin sataneljäkymmentätuhatta ihmistä tässä maassa pääsi työttömyydestä töihin mutta riippumatta tästä ja ja korostamatta nyt erikseen tätä oletteko te korjaamassa nyt sitten tällä vaalikaudella esimerkiksi ensi vuoden budjetissa ne säästöt joita edellisen hallituksen aikana tehtiin esimerkiksi keliakiakorvauksiin ja lääkekorvauksiin sikäli kuin minä olen ymmärtänyt te ette ole korjaamassa eli te arvostelette edellisen hallituksen tekemiä säästöpäätöksiä ja nyt kun teillä on valta ja vastuu korjata näitä asioita te ette ensi vuoden budjetissa korjaa ja tämä vielä tilanteessa jossa hallitus on ilmoittanut että kukaan kamreeri ei tule nyt sanomaan että rahaa ei ole eli tilanteessa jossa te katsotte että tämmöisiä taloudellisia budjettirajoitteita ilmeisesti ei ole kolmas pointti mikä liittyy tuohon ensimmäiseen pointtiin kai silläkin on jokin kielteinen merkitys ihmisten toimeentulolle että teidän hallituksenne ensi vuoden budjetti vähentää työllisyyttä viidellätuhannella hengellä viisituhatta ihmistä vähemmän on

töissä

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kahdeksan kahdeksan pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen pöytäkirjasta selityksestä sekä varaumasta ja sitten toisessa

käsittelyssä

lakiehdotuksista lakiehdotuksista